Ihmisoikeusneuvostolla voisi parhaimmillaan olla ratkaiseva rooli ihmisoikeuksien ja demokratian edistäjänä. Ikävä kyllä neuvoston työtä on leimannut kaksinaismoralismi, valikoivuus ja politisoituminen sekä blokkiutuminen ihmisoikeuskysymyksissä. Kuvaavaa on, että neuvosto oli hyvin vähällä hyväksyä päätöslauselman Libyan edistymisestä, siis huomatkaa edistymisestä, ihmisoikeustilanteessa. Libyalle tunnustusta antavien maiden joukossa olivat muun muassa Iran, Pohjois Korea, Egypti, Sudan ja Pakistan. Onko näiden maiden lausumilla jotakin painoarvoa? Eivätkö nämä maat pitäisi seuraavaksi erottaa ihmisoikeusneuvostosta? Jo se, että tällaista päätöslauselmaa edes harkittiin, kertoo siitä, kuinka pihalla kansainvälinen yhteisö on ollut tai halunnut olla Libyan tilanteesta. Sen sijaan ihmisoikeusneuvosto on viimeisten vuosikymmenien aikana antanut noin kaksi kolmasosaa tuomitsevista päätöslauselmistaan Israelista, joka kuitenkin on tuon Lähi idän alueen ainut demokratia. Samanaikaisesti ihmisoikeusneuvosto on jättänyt huomioimatta naisten ja vähemmistöjen oikeuksien heikon aseman kaikissa ympäröivissä arabimaissa.